Sotilastuomioistuinten tuomiovallan ulottaminen siviileihin on hyvin kyseenalainen toimintatapa, jota harvoin jos koskaan voi pitää perusteltuna. Väheksymättä mitenkään Haytham Al Malehiin kohdistunutta epäasianmukaista kohtelua haluan painottaa, että todelliset ongelmat ovat pesiytyneet syvälle syyrialaisen yhteiskunnan rakenteisiin. Monet perustuslailliset oikeudet jäädyttävä poikkeustila on ollut voimassa siitä asti, kun se julistettiin vuonna 1963. Poikkeustilan jatkamisen alkuperäinen pääperuste, Syyrian ja Israelin välinen konflikti, on menettänyt uskottavuutensa kauan sitten.

Kehotankin Euroopan parlamenttia tuomitsemaan voimakkaasti poikkeustilan jatkamisen ja tukemaan kaikkia toimia, jotka mahdollistavat aidon demokratian palaamisen Syyriaan.